Olen hyvin iloinen siitä, että kaikkien niiden suurten haasteiden keskellä, missä me nyt olemme, Suomi on uskaltanut nostaa ilmastonmuutoksen ja sen ratkaisemisen keskiöön.

Meillä on valtavia haasteita yhteinen pakolaispolitiikka, brexit, äärioikeiston nousu, Euroopan henkinen jakautuminen, oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen samaan aikaan kun meillä aloittaa uusi parlamentti ja uusi komissio. Mutta tämän kaiken keskellä ilmasto ei saa jäädä jalkoihin. Me puhumme siitä paljon, mutta edelleen me teemme liian vähän. Me puhumme enimmäkseen vuosiluvuista ja me puhumme prosenteista. Aivan liian vähän me puhumme siitä, että ilmastonmuutos on ratkaistava sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Meidän on pystyttävä toteuttamaan yhteiskuntiemme ekologinen jälleenrakennus, uusi ilmastokestävä yhteiskunta.

Kansalaisten on koettava ilmastoratkaisut oikeudenmukaisiksi, jotta niitä tuetaan ja jotta niistä ei tule asiaa, joka taas jakaa meitä entisestään. Se tarkoittaa, että eri alueiden erilaisuus on otettava huomioon ja ihmisten tulotasot on otettava huomioon. Niille alueille, joissa ilmastoratkaisut tarkoittavat isoja rakenteellisia muutoksia, on annettava erityistä tukea. Ja jos ja kun tuet ja investoinnit ohjataan oikein, voimme samalla, kun ratkaisemme ilmastonmuutosta, luoda kestävää talouskasvua ja uusia ilmastotyöpaikkoja. Muun muassa kiertotalous on tästä loistava esimerkki, jonka komission varapuheenjohtaja Katainen hyvin nosti esiin.

Ja jotta investoinnit ja tuet suuntautuvat oikein, on tärkeää, että me teemme ripeästi ne tarvittavat päätökset, jotta raha suuntautuu oikein. Päästövähennyksiä on kiristettävä, päästökaupan ohjaavuutta on parannettava ja voimistettava ja on mahdollistettava veroratkaisut, jotka ohjaavat niin kulutusta kuin tuotantoa kestävään suuntaan.

Eilen me valitsimme komissiolle uuden puheenjohtajan, ja se oli jälleen kerran päätös, joka tehtiin suljettujen ovien takana kabinettipäätöksenä.

Toivottavasti Suomi puheenjohtajana tulee lisäämään neuvoston työskentelyn näkyvyyttä, tuomaan esiin päätösten taustoja, keskusteluja, tuomaan pöytäkirjat avoimeksi ja tekemään kaikesta lobbauksesta ja vaikuttamisesta mahdollisimman avointa. Nämä suljettujen ovien takana tehdyt päätökset ovat osa sitä, minkä takia niin moni kokee EUn epädemokraattiseksi ja itselleen vieraaksi ja kaukaiseksi eikä omaksensa. Avoimuus ja läpinäkyvyys on aivan keskeistä, jotta tämä yhteinen eurooppalainen projektimme voi jatkua kestävästi.